Meidän pitää katsoa koko kokonaisuutta yhtä aikaa.

Katsotaan, että eläkeikää pitää nostaa, ja se mistä meillä tällä hetkellä on huutava pula, on se, ettei meillä ole tarpeeksi työpaikkoja Euroopassa.

On hyvä todeta tässä yhteydessä, että Erasmus ohjelma on yksi hyvä askel, jonka Euroopan parlamentti ja unioni tässä asiassa otti. Me saamme paljon lisää resursseja koulutuksen puolelle, liikkuvuuteen, ja se on yksi askel eteenpäin.

Eivät meidän nuoret tarvitse holhousta tämä erityisesti edustaja Dellille vihreissä vaan he tarvitsevat arvoja, ihanteita, mahdollisuuksia. Meidän pitää pyrkiä luomaan näitä mahdollisuuksia nuorille työmarkkinoilla.